On kuitenkin valitettavaa, että suuret valtiot, kuten Kiina, Intia, USA, Venäjä ja Turkki, eivät ole liittyneet tämän tuomioistuimen jäseniksi. Olisi tärkeää, että tehtäisiin paljon työtä sen eteen, että myös nämä valtiot allekirjoittaisivat tuomioistuimen perussäännön.